Berèsin mietintö tekee tätä analyysityötä ja se on erittäin hyvä.

Hän väittää, että valtionvarainministerit ovat poppamiehiä, jotka uhraavat työpaikkoja alttarille.

Olin pettynyt Olle Schmidtin esitykseen siitä, että varainsiirtoveroa ei voisi kokeilla ja toteuttaa Euroopan laajuisesti. Se on suuri pettymys, varsinkin kun hänen johtopäätöksensä oli enemmän Eurooppaa.